Arvoisa puhemies, me MEPit äänestimme jo vuonna 2010 uuden EUn Afganistania koskevan strategian puolesta, kun huomattiin, että vain noin 20 prosenttia EUn avusta saavuttaa sitä tarvitsevat ihmiset. Pyysimme esimerkiksi kansainvälisen avun reformia, unikonsiemenviljelmien hävittämistä sekä Afganistanin poliisivoimien koulutuksen parantamista. EUn ulkosuhdehallinnon maastrategia vanhenee vuonna 2013, emmekä ole pystyneet osana kansainvälistä yhteisöä auttamaan Afganistania toivotulla tavalla. Näyttää siltä, että maa on yhä epätoivoisessa tilassa, joka on vain pahentunut talebanin keväthyökkäyksen seurauksena. Toukokuun ulkoasiainneuvosto muistutti siitä, että Afganistanissa on tulossa vaalit vuoden 2014 ja 2015 aikana. Maa ei kuitenkaan ole valmis vaaleihin, ja EUn on varmistettava, että Karzain hallitus sitoutuu tekemään uudistuksia vaalijärjestelyihinsä ennen toukokuuta 2013. EU olisi hyvä kumppani vaaliuudistusten läpiviennissä sekä itsenäisten instituutioiden vahvistamisessa.